Arvoisa puhemies, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa olemme linjanneet innovaatioiden olevan talouden ja työllisyyden kehittymisen kannalta aivan ratkaisevan tärkeitä nyt, kun Eurooppa etsii tietä ulos talouskriisistä. Tk investoinneilla on taipumus supistua talouskriisin aikana, vaikka on osoitettu, että ne yritykset ja jäsenvaltiot, jotka investoivat eniten näinä aikoina, saavat suurimman suhteellisen edun markkinoilla ja toipuvat myös nopeimmin lamasta.

Työllisyysvaliokunta korostaa, että innovointipolitiikkaa olisi tarkasteltava laajasti, ei ainoastaan teknisenä innovointina, vaan myös aikaisempaa enemmän sosiaalisena ja palveluihin liittyvänä innovointina, joka auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita, muun muassa ikääntymisen ja terveydenhoidon haasteita, samoin ympäristön, ilmaston ja energiatehokkuuden muutoksia. Tästä hyvänä esimerkkinä käy eurooppalaisen innovointikumppanuuden pilottihanke, joka koskee aktiivista ja tervettä ikääntymistä.

Tieto ja viestintäteknisten taitojen omaksuminen edellyttää koulutuksen laadun parantamista ja elinikäisen oppimisen tukemista, samoin työelämässä jo olevien mahdollisuutta jatkuvasti päivittää omaa osaamistaan. Suurin osa innovoinnin mahdollistavista aloitteista on peräisin yritysmaailmasta, minkä vuoksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Toisaalta yliopistoissa tehtyjä tutkimustuloksia hyödynnetään EUssa kaupallisesti vähän tai liian hitaasti.

Työllisyysvaliokunta pitää aivan keskeisenä eurooppalaisen tutkimusalueen luomista, jolla olisi poistettava tutkijoiden liikkuvuuden esteet ja luotava edistyksellinen eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri ja siten estettävä aivovuotoa Euroopasta muualle. Pikemminkin Euroopan tulisi olla alue, joka houkuttelee tutkijoita muualta Eurooppaan.